Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, omanlaisensa saaga on tullut tähän pisteeseen ja meiltä vaadittaisiin selkärankaa, että me pystyisimme seisomaan niiden ajatusten takana, joita vajaa pari vuotta sitten avattiin kuljetusalan reiluista pelisäännöistä ja kuljettajien oikeudenmukaisesta ja

Osa on sitä mieltä, että kompromissi on liikaa, että siinä on liikaa vahvaa sääntelyä, ja toisille taas sääntelyä on liian vähän, eli tarvittaisiin vielä kovempia pelisääntöjä.

Me emme valitettavasti ole lapsina karkkikaupassa, vaan me olemme lainsäätäjiä, joiden pitää kyetä saattamaan kuljetusalan sosiaalinen sääntely asialliselle tolalle ja varmistaa terveeseen pelisääntöihin pohjautuvat liikennemarkkinat, jossa rehellisesti tehtävänsä hoitavat yritykset, eurooppalaiset toimijat, myös pärjäävät. On ollut mielenkiintoista seurata sitä keskustelua, kuinka on väitetty, ettei meillä olisi olemassa kompromissia, josta voitaisiin äänestää. Kyllä meillä on, mutta ilmiselvästi näyttää siltä, että on liian vaikeaa monellekin osapuolelle nielaista, että pelisäännöt eurooppalaisessa liikenteessä olisivat sellaisia, että kuljettajia ei siellä enää hyväksikäytettäisi ja että meillä ei olisi näitä postilaatikkofirmoja pyörittämässä yritystoimintaa, joka ei vastaa eurooppalaisten pelisääntöjen mukaista liike elämän säännöstöä.

Tähän yhdessä laadittuun kompromissiin sisältyy, että nomadiajaminen aidosti loppuu ja kuljettajille tulee oikeus palata kotipaikalleen tai paikkaan, josta on sovittu yhdessä yrityksen tai työnantajan kanssa. Oli ajatus, että samasta työstä maksetaan sama palkka. Hyvin pitkälti olemme päässeet siihen yhteiseen lopputulokseen, että kuljetusalalla maksetaan samasta työstä sama palkka.

Osa haluaa lähetettyjen direktiivien osalta käyttöön mallin, jossa kaikki on lähettämistä päivästä yksi. Toki siinä on omia sosiaalisia näkökohtia, jotka ovat varmasti perusteltavissa, mutta se vie pois myös sen joustavuuden, jolla toimitaan niiden pelisääntöjen mukaan niin, että ajoneuvot eivät olisi myöskään tyhjiä tai puolityhjiä silloin kun niitä kuljetellaan edestakaisin Euroopan teillä.

Laitettaisiin velvoittavuus kuriin ja järjestykseen ensimmäistä kertaa enforcement pelisäännöt koko paketin yhteisenä kokonaisuutena samoin kuin sähköiset ajopiirturit, ja kokonaisvalvonta tien päällä jälkeenpäinkin olisi näiden piirturien avulla mahdollista.

Toivon, että meillä on selkärankaa tehdä ratkaisut ja varmistaa, että kuljettajilla on aidosti sosiaaliset oikeudenmukaiset pelisäännöt Euroopassa ja yritykset voivat kilpailla rehellisesti aidoilla toimivilla säännöillä.